Venäjän poliittisen opposition tulisikin yhdistyä ja lisätä yhteistyötä.

Sosiaalinen media on saanut aikaan muutoksen tuulia. Viime joulukuun duuman vaalien jälkeen Venäjän kansalaisyhteiskunta on aktivoitunut aivan uudella tavalla ja Putin on myös sen sallinut tapahtua.

Arabikevään kaltaista vallankumousta ei Venäjällä varmaankaan tulla näkemään.